Haluan ensin ilmaista osanottoni tuon rohkean, oman henkensä demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta riskeeranneen miehen perheelle.

Vastaavat murhat ovat osa ihmisoikeuspuolustajiin, toimittajiin ja poliittisen opposition edustajiin kohdistuvaa häirinnän ja ahdistelun kasvavaa trendiä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maassa on tapettu useita toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja viimeisen viiden vuoden aikana. Kuten päätöslauselmamme painottaa, on tärkeää, että viranomaiset ovat hyväksyneet Chebeya Bahiziren perheen toiveen teetättää ruumiinavaus täysin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Lisäksi olisi olennaista määrätä itsenäinen ja puolueeton komitea tutkimaan niin Chebeya Bahiziren kuolemaa kuin hänen kadonneen autonkuljettajansa kohtaloa. Kolmanneksi korostetaan, että Kongon on taisteltava korruptiota vastaan ja vietävä oikeuteen ihmisoikeusrikokset, aloittaen niistä, joihin sen oma armeija ja poliisivoimat ovat syyllistyneet.